Arvoisa puhemies, kauppa ja investointisopimus Yhdysvaltain ja Euroopan välillä on tavoittelemisen arvoinen ja kannatettava. Se hyödyttää molempia osapuolia, tuo työpaikkoja ja luo kasvua. Mutta kauppaneuvotteluissa Euroopan unionin edustajien kannattaa olla tarkkoja ja pitää Euroopan unionin jäsenvaltioiden puolta.